Arvoisa puhemies, ensinnäkin olen iloinen siitä, että saan tänään lausua muutaman sanan oikeusvaltioperiaatteisiin liittyen koskien Venäjää.

Me kannamme huolta ennen muuta siitä, että kansalaisjärjestöt voisivat siellä vapaasti toimia ja myös ihmiset huolimatta sukupuolisesta suuntautuneisuudesta, uskonnollisesti vakaumuksesta tai mistään muusta asiasta voisivat saada siellä täydet kansalaisoikeudet.

Sen vuoksi vaikka Venäjä on merkittävä kumppani ei pidä katsoa läpi sormien niitä rikkomuksia, joita siellä tapahtuu.